valiokunnat ovat viides viidettä kaksituhattaviisitoista

suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvosto on antanut eduskunnalle kertomuksen rahaston toiminnasta vuodelta kaksituhattaneljätoista eduskunnan tilintarkastajat ovat antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta kaksituhattaneljätoista tilintarkastuskertomuksen valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta kaksituhattaneljätoista sekä tilintarkastuskertomuksen ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta hallinnosta vuodelta kaksituhattaneljätoista

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa täysistuntosalissa ehdottaa eduskunnan päätettäväksi että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä kokoomuksen eduskuntaryhmä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä keskustan eduskuntaryhmä perussuomalaisten eduskuntaryhmä vihreä eduskuntaryhmä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä